Voin sanoa, että kun tämä esitys oli Doris Packin käsissä, se oli hyvissä käsissä.

Euroopan unionin ja näiden ohjelmien kautta me olemme voineet rohkaista eurooppalaisia nuoria koulutuksen tielle ja kasvattamaan omaa pääomaansa.